Tapahtuma on surullinen esimerkki lukuisten samankaltaisten joukossa, joita olemme myös aikaisemmin täällä esiin nostaneet.

Hänen päätöksensä vaieta sotilastuomioistuimen edessä on rohkea, mutta hänen ainut pyyntönsä on riippumaton ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti siviilituomioistuimessa.

Sosiaalinen media on näytellyt suurta roolia arabikevään tapahtumissa myös Egyptissä, jossa lähestyvät vaalit tulevat näyttämään suuntaa tulevasta. EUn velvollisuus on toistamiseen osoittaa sitoutuneisuutensa demokratian, uskonnon ja mielipiteenvapauden puolustamiseen ja tukea kaikkia niitä egyptiläisiä, jotka kamppailevat laillisten demokraattisten pyrkimysten puolesta.